Arvoisa puhemies, on erittäin tärkeää, että käymme keskustelua tästä humanitaarisen avun asiasta. On selvää, että hyvinvointiyhteiskuntina me eurooppalaiset haluamme olla tukemassa alikehittyneitä maita ja sitä kautta saattaa niille hyvää ja ehyttä elämää. Mutta on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että kun me eurooppalaisina toimimme, niin me toteutamme projekteja, jotka vastaavat Euroopan unionin arvoja ja ovat sillä tavalla eettisesti kestäviä. Ennen muuta meidän täytyy viedä demokratiaa, ihmisoikeuksia ja mielipiteenvapautta ja huolehtia, että näissä kaikissa projekteissa tämä eurooppalainen henkinen ja arvoperintö ovat vahvasti läsnä.